Haluan kysyä, että ettekö Te todella näe mitään hyvää tässä Vallettan huippukokouksessa, jonka yksi idea oli todellakin se, että padotaan sitä maahanmuuttovirtaa, joka suuntaa Eurooppaan?

Esimerkiksi siellä oli äärettömän hyviä projekteja väestörekistereiden ja henkilökorttien kehittämiseen, koska todellakin Euroopan unioni haluaa itse en niin välttämättä ole samaa mieltä mutta Euroopan unioni haluaa nyt palauttaa toivottuja siirtolaisia kotimaahan.